Arvoisa puhemies, on erittäin hyvä, että samana päivänä, kun käsittelemme Kööpenhaminan ilmastokokouksen päätöslauselmaa, myös ruokaturvallisuus ja nälkäongelma nostetaan esille, sillä nämä asiat linkittyvät hyvin syvästi toisiinsa. Muutama edustaja on jo nostanut esille sen ongelman, kuinka ilmastopolitiikalla olemme osittain myös aiheuttaneet lisää ongelmia.

Vastaavalla tavalla myös maatalouspolitiikassa on ollut vääristymiä, jotka ovat johtaneet siihen, että ylituotantoa on viety kehitysmaihin, ja siten on estetty kehitysmaiden oman maatalouden kehittyminen. On äärimmäisen tärkeää muistaa se totuus, että tänäkin päivänä meillä on maailmassa tarpeeksi paljon ruokaa, mutta halu jakaa se oikeudenmukaisesti puuttuu.